ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö viisi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskolmas neljättä kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on ville vähämäki vilhelm junnilan kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen yhden mukainen ehdotus timo heinonen arto satosen kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen kahden mukainen ehdotus ja sari essayah sari tanuksen kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen kolmen mukainen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiesitys jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys ja valiokunnan mietintö johon liittyy perussuomalaisten jättämä vastalause liittyen lakiin koronavirusepidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta lain tarkoituksena on korvata vanhemmalle aiheutuvaa palkanmenetystä ja turvata toimeentuloa silloin kun vanhempi on noudattanut hallituksen poikkeusoloissa antamia koronavirusepidemian torjumiseen liittyviä suosituksia varhaiskasvatuksessa olevan tai perusopetuksen lähiopetukseen myös poikkeusolojen aikana oikeutetun lapsen hoidosta kotona tätä etuutta maksettaisiin myös niille ulkomailta suomeen saapuville jotka on ohjattu koronavirusepidemian torjumiseksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja jotka tästä syystä ovat ansiotyöstään palkattomasti poissa perussuomalaiset ovat jättäneet tähän hallituksen esitykseen vastalauseen pykälät jo äänestettiin ja nyt esittelen meidän kolme lausumaamme jotka liittyvät tähän vastalauseeseen tässä hallituksen esityksessä käsitellään sekä vanhempien oikeutta jäädä hoitamaan alle kymmenen vuotiasta lasta näissä poikkeusoloissa että myös kausityöntekijöiden mahdollisuutta tulla työskentelemään kahden viikon karanteeniajalla perussuomalaisten mielestä on erittäin tärkeää että myös ne tällä hetkellä työttömät tai uhan alla olevat tai lomautettuina olevat suomalaiset voivat lähteä niin halutessaan kausitöihin olemme tehneet lausuman joka kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin väliaikaisen lainsäädännön aikaansaamiseksi jotta covid yhdeksäntoista epidemian vuoksi irtisanottu tai lomautettu henkilö voisi ottaa vastaan kausityötä huoltovarmuuden kannalta tärkeissä tehtävissä ilman että tällä olisi vaikutusta vuonna kaksituhattakaksikymmentä maksettavan työttömyysturvan tämä on perussuomalaisten esityksenä ollut sitten kaksi muuta lausumaa liittyvät yli kymmenen vuotiaan lapsen vanhempien mahdollisuuteen jäädä hoitamaan lasta poikkeustiloissa kuten esimerkiksi omaishoitajat tai jos lapsi on sairas tai vammainen tai muita tällaisia tärkeitä syitä siihen on haluamme että myös omaishoitajat kuuluisivat tämän lain piiriin varsinkin kun lapsi on yli kymmenen vuotias lausumaehdotus kuuluu eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin joilla mahdollistetaan tuen maksaminen myös oppivelvollisuusiän ylittäneen tai toisella asteella opiskelevan vammansa tai sairautensa takia erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmalle ja seuraava lausumaesitys eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin joilla mahdollistetaan vastaavan tuen maksaminen myös omaishoitajalle joka on joutunut jäämään palkatta pois töistä varmistaakseen omaishoidettavansa turvallisen hoidon koronavirusepidemian

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on kaikin puolin kannatettava ja täytyy sanoa että perussuomalaisten vastalauseissa ja noissa lausumissa on kyllä asioita joista tietysti toivon että tuolla valiokunnassa kerenneet vähän tarkemmin vielä pohtia itse asiassa tuossa viime viikolla tuosta pykäläkohdasta äänestinkin vastalauseen mukaisesti erityisesti juuri liittyen tähän että mahdollistetaan tuen maksaminen tehostetun tuen piirissä olevan oppivelvollisuusiän ylittäneen tai toisella asteella opiskelevan vammansa tai sairautensa takia erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmalle kuulin viime viikolla tuossa ensimmäisessä käsittelyssä kun valiokunnan puheenjohtaja edustaja vehviläinen kertoi että valiokunta tätä asiaa kerkesi vain sivuta tietenkin oltaisiin tarvittu sitten tarkemmin selvityksiä tästä kuinka paljon tämäntyyppisiä tilanteita on mutta näitä viestejä tulee kentältä että esimerkiksi juuri kehitysvammaisia nuoria jotka ovat näissä asumisyksiköissä niin näihin asumisyksikköihin ovat astuneet samat tiukat

nämä tilanteet ovat sitten siellä perheessä taas toisaalta aiheuttaneet sen miten pystytään sitten se arki pyörittämään jos siellä on sitä etätyötä tai tai jos on sellaisilla aloilla työskenteleviä vanhempia joilla joilla sitten etätyömahdollisuutta ei ole siinä mielessä tämä asia olisi tietenkin ollut hyvä vielä ottaa esille tässä valiokunnan mietinnössä on tärkeää että myöskin nämä nollatuntisopimuslaiset on huomioitu ja siinä mielessä on ihan hyvä että tällaisissa voisiko sanoa epätyypillisistä työsuhteistakin poissaolevat on saatettu tämän korvauksen piiriin on tärkeää myöskin huomioida tämä omaishoitajien tilanne jossa omaishoitaja siis tekee työtä mutta on kuitenkin omaishoitajana

koska yleensä nämä omaishoidettavat joko ovat esimerkiksi näitä vammaisia nuoria taikka sitten monta kertaa se tilanne voi olla se että on kyse iäkkäämmästä henkilöstä joka tulisi sitten joka tapauksessa suojata näillä karenssinomaisilla toimenpiteillä siinä mielessä täytyy sanoa että tämä toinenkin lausuma mitä tässä on ehdotettu perussuomalaisten puolelta on kyllä sisällöltään ihan ihan kannatettava arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan on hyvä että pikaisella aikataululla hallitus on saanut tämäntyyppisen esityksen eteenpäin ja tällä nimenomaan sitten mahdollistetaan monien perheiden taloudellisen tilanteen edes jonkunsorttinen säilyminen

on todellakin paljon niitä perheitä joissa vanhemmat tai toinen vanhemmista on joutunut jäämään kotiin huolehtiakseen lapsen etäopetuksesta tai tai pienen lapsen hoidosta ja kaikilla ei ole mahdollisuutta tehdä etätyötä aika usein juuri nämä henkilöt joilla ei ole etätyöhön mahdollisuutta vaan jotka ovat palkatta jääneet sinne kotiin ovat jo entuudestaan pienipalkkaisia ja siinä mielessä on on tärkeää että tämä tämä tuki heille kohdennetaan on kuitenkin harmillista että on jäänyt niitä aukkoja joista näissä perussuomalaisten esittämissä ponsissa puhutaan ja olisi todellakin ollut hyvä jos valiokunnassa olisi pystytty näitä aukkoja korjaamaan eli meillä on myös niitä omaishoitajia jotka ovat joutuneet omasta palkkatyöstään jäämään palkattomalle vapaalle jotta voivat huolehtia hoidettavan omaisensa turvallisuudesta tämän koronaepidemian aikana samoin sitten vammaisten lasten jopa jo oppivelvollisuusiän ylittäneiden tai toisella asteella opiskelevien lasten vanhempien palkattomia jaksoja kannatan näitä ponsia ja kiinnitän vielä huomiota tähän vastalauseen lausumaehdotukseen jossa jossa esitetään että kausityön osalta irtisanottu tai lomautettu henkilö voisi pitää työttömyyskorvauksensa kausityöpalkan lisäksi tämä ei tietenkään ole pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu mutta nyt tässä tilapäisessä vaiheessa jossa jossa kausityöntekijöitä aivan erityisesti ja kipeästi tarvittaisiin olisi tämäkin mielestäni kyllä varsin kannatettava kannatettava esitys mutta pitkällä tähtäimellä tämäntyyppisiin tilanteisiin tulisi sitten sillä sosiaaliturvauudistuksella varautua että työn vastaanottaminen olisi aina kannatettavaa

tarkistan kannattiko edustaja räsänen kaikkia kolmea lausumaehdotusta
kyllä arvoisa puhemies kannatan kaikkia kolmea

arvoisa herra puhemies tämä laki koskee koronaepidemian vuoksi palkatta töistä poissa oleville oleville maksettavaa tukea perussuomalaiset pitävät tärkeänä että vanhemmat voivat poikkeusoloissa jäädä hoitamaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja myös omaishoitajia haluamme ajatella ja varmistaa myös heidän tukemisensa perussuomalaiset ovat muutenkin tukeneet verotonta omaishoidon tukea ja haluavat myös eri tilanteissa

poikkeusapua tarvitsevien lasten vanhempien ja omaisten tilanne tulee hoidetuksi ja tavallaan tuetaan sitä heidän heidän toimeentuloansa elikkä kannatan näitä kaikkia perussuomalaisten juvosen tekemiä esityksiä ja vastalauselmaa ja lausumia

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on mitä kannatettavin kun kerran olemme siirtyneet pääsääntöisesti etäopetukseen peruskoulutuksen osalta on ymmärrettävää että monet vanhemmat tukevat lapsiansa tässä etäopetustilanteessa ja ne vanhemmat tekevät etätyötä pystyvät sen tuen antamaan mutta monet vanhemmat ovat myöskin jääneet koteihinsa tukeakseen lastansa palkattomasti ja tässä suhteessa tämä hallituksen esitys on mitä painavin että nyt nimenomaan myöskin näitä perheitä tuetaan hallitus selkeästi tukee tässä vaikeassa koronatilanteessa sekä yksilöitä perheitä että myös yrityksiä ja eilen me kävimme aika vilkkaan keskustelun tästä business finlandin tuesta arvoisa puhemies sallitteko alle minuutin lyhyen replikoinnin

arvoisa puhemies tämä esitys on osa sitä laajaa kokonaisuutta jolla kohennetaan sosiaaliturvaa koronakriisitilanteessa nähdäkseni tämä oli hyvä saada liikkeelle nyt mahdollisimman nopeasti olemme jo salissa kuulleetkin ministeriltä että nyt tarkastellaan sitä mitä tästä jäi vielä puuttumaan ja sitten edistetään niitä tukia mitä pikimmiten

yhdyn kyllä siihen ajatukseen että on on harmillista että osa omaisiaan kotona tukevista henkilöistä on jäänyt tämän tuen ulkopuolelle mutta nähdäkseni se on merkittävää että kuitenkin jo siellä valiokuntavaiheessa on tarkennettu sitä että jos lapsi saa erityistä tukea tai on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

sen tähden onkin erityisen merkittävää että ministeri on jo täällä salissa todennut että nyt selvitetään miten näitä henkilöitä tukevia ihmisiä voidaan paremmin auttaa tässä tilanteessa sinällään tämä omaishoidon kehittäminen on jatkuva hanke ja tärkeää työtä johon hallitus on päättänyt tarttua jo aikaisemmin koska toki

tunnustusta hallitukselle ja tietysti myös valiokunnalle tämän asian osalta siitä että tämä on edennyt tämä on kieltämättä poikkeuksellinen tapa mutta poikkeuksellinen on tilannekin siinä tilanteessa kun sitten kotiin on jouduttu jäämään ilman palkkaa on ihan oikein että tällaisen korvauksen korvauksen saa eli lähtökohtaisesti tämä ehdotus on ihan kannatettava ja voi sanoa tässä tilanteessa välttämätön ja myöskin kokoomus on ollut tätä vahvasti tukemassa arvoisa puhemies oikeastaan pyysin puheenvuoron myös siksi että haluaisin hieman kommentoida perussuomalaisten tekemiä lausumaehdotuksia ensinnäkin mitä tulee tähän omaishoitaja asiaan sitä kannatan lähtökohtaisesti lämpimästi

jotka ovat päätoimisesti omaishoitajan tuella tilanne jatkuu nykyisellään mutta sitten tietysti on varmaan sellaisia tilanteita että ollaan ollaan töissä mutta sitten tosiasiallisesti hoidetaan hoidetaan jotain riskiryhmään kuuluvaa kuuluvaa omaista sitten voi olla myös niin että se riski kasvaa kohtuuttomaksi varsinkin jos työtehtävä jossa on on keskimääräistä suurempi mahdollisuus mahdollisuus tulla tulla sairaaksi koronan kautta tämä on ihan oikea ehdotus kyllä mitä perussuomalaiset tässä lausumaehdotus ykkösessä esittävät samoin on lausumaehdotus kakkonen joka koskee kehitysvammaisia ja ja niitä jotka siis pääsääntöisesti ovat muualla kuin kotona mutta jotka nyt tässä prosessissa tulisivat kotiin tämä on pieni erityisryhmä mutta niille keitä tämä koskee tämä asia on oikein tarpeellinen eli lämpimästi haluan kannattaa myös tältä osin edustaja juvosen esitystä sen sijaan edustaja juvosen koskee oikeutta tehdä samaan aikaan työtä ja saada työttömyysturvaa koko tämän vuoden ajan en en voi kannattaa siellä sanottiin niin että se on nimenomaan tämän vuoden loppuun ymmärtääkseni ainakin ainakin vastalauseen mukaan siltä osalta näen asian kyllä niin kuin kokoomus on on esittänyt alun perin voi sanoa suoraan oli myöskin mtkn ehdotus että on oikeus saada turvaa kuukauden ajan ajatus siitä kuukaudesta ei ole tuulesta temmattu vaan se tulee sellaisesta tilanteesta että jos henkilö jää vaikka nyt perjantaina työstä pois hänen työnsä loppuu loppuu jossain työtehtävässä joka koronan takia on on kärsinyt niin hän voisi esimerkiksi tyyliin maanantaina aloittaa sitten toisessa työtehtävässä nimenomaan vaikka maa maa ja puutarhatalouden alalla kun me tiedämme että kun henkilö jää työttömäksi tai lomautetuksi hänhän ei välittömästi saa sitä korvausta niin sen takia se että

pääsisi töihin ja saisi sitä kautta sitten palkkaa helpottaisi myös sen ihmisen toimeentuloa sen ensimmäisen kuukauden aikana mutta sen sijaan se että se jatkuisi pitkään sitten ollaan vähän niin kuin eri asiassa jo eri asiasta on sitten jo kyse kyse koska täytyy ottaa myös se huomioon että siellä on sitten muita ihmisiä jotka tekevät sitä työtä vain sillä normaalipalkalla ja sitten siellä on niitä jotka tekevät työtä sekä palkalla että työttömyyskorvauksella ja on niitä jotka tekevät palkalla ja kaikki tekevät samaa hommaa tämä on tietysti hyvä kysymys missä tässä menee oikeudenmukaisuus

arvoisa puhemies käsittelemme hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta tämä esitys tulee hyvin tarpeeseen näille ryhmille joita sen on suunniteltu koskevan eli edellytyksenähän on että jää pois töistä sen takia että pitää hoitaa lasta alle kymmenen vuotiasta kotona ja toinen ryhmä jota tämä esitys myös koskee ovat nämä karanteeniin määrätyt ohjatut henkilöt jotka voivat jäädä ilman palkkaa sinä aikana heidät on tärkeää huomioida valiokunnassa keskusteltiin omaishoitajien tilanteesta näistä

jotka hoitavat täysikäisiä kehitysvammaisia ja jotka joutuvat jäämään sitten pois töistä sen takia se on myöskin tärkeä ryhmä niin kuin edustaja satonen täällä toi esille kyse ei ole isosta määrästä henkilöitä mutta asia on todella merkityksellinen niille joita se koskee sen takia kannatan lämpimästi edustaja juvosen tekemiä lausumaehdotuksia liittyen liittyen tähän omaishoitajille maksettavaan tukeen ja samoin tätä lausumaehdotusta

joka liittyy vammaisiin sen lisäksi täällä olivat perussuomalaiset tehneet esityksen liittyen siihen että voisi saada työttömyyskorvausta ja tehdä samalla töitä näillä kriittisillä aloilla jotka kärsivät työvoimapulasta kokoomus on aikaisemmin ehdottanut että voitaisiin tehdä näin yhden kuukauden ajalta se olisi ollut järkevää silloin alkuun varsinkin kun nämä työttömyyskorvausten

kuukauden osalta se olisi varmasti järkevää mutta pidemmäksi ajaksi tullaan kyllä siinä vaiheessa kysymyksiin myös eri alojen yhdenvertaisuuden ja ihmisten tasapuolisen kohtelun osalta

muuten tässä esityksessä olivat myöskin nämä nollatuntisopimukset jotka ovat vähän hankala kohta kuinka paljon töitä on tehty ja mikä olisi sitten tänä aikana kriisin aikana ollut työn työn tarve sen takia täydennettiin valiokunnassa myöskin tätä mietintöä siltä osin että valiokunta kiinnitti huomiota työnantajille annettavaan riittävään ohjeistukseen työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi

arvoisa puhemies ensinnäkin tarvitsee hallitusta kiittää tästä esityksestä on tosiaan hyvä että saadaan tällainen asia hoitoon tosin on pakko sanoa että vähän aavistuksen ihmetyttää kyllä että siitä tuo omaishoito ja vammaisten hoito ja erityishoito jäivät pois edustaja suomela perusteli sitä että kiireessä joutuu tekemään mutta täytyy muistuttaa kuitenkin hallitusta että siellä on tällä hetkellä ennätysmäärä avustajia joku voisi sanoa oikein avustaja armeijaksi eli tavallansa pitäisi siellä olla sitä porukkaa millä olisi kykyä ja iskua tehdä mahdollisimman hyväksi suhteellisen nopeastikin tätä asiaa edustaja satonen kritisoi tuota maatalouden työntekijöitten tukemista ja puhutaan että kuukauden saisi heidän mielestään tätä hommaa näin tehdä tässä takana on myös vähän sellainen juttu että maatalous tulee tarvitsemaan kuitenkin myös niin sanotusti osaavaa porukkaa eikä sitä korvata sillä että otetaan työvoimatoimiston kautta porukkaa millä ei ole jonkunnäköistä alan kokemusta tarvitaan esimerkiksi konekuskeja tai vastaavia ketkä osaavat ajella traktoreita ja kaikennäköisiä tämmöisiä omalla alalla työntekijöiden palkat palkat ovat viisitoista viiva kuusitoista euroa tunnilta meidänkin yksi lomautettu työntekijä todennäköisesti saa tällä hetkellä tukea enemmän kuin sen mitä hän saisi palkkaa siellä maataloustöissä eli tässä tulee väkisin sellainen kannustinloukku että jos hän ei millään tavalla hyötyisi siitä asiasta niin hyvin helposti hän ei olisi lähtemässä nythän tilanne menee siihen että jos ajatellaan että on viidentoista euron tuntipalkalla oleva lomautettu niin käytännössä katsoen hän saa kotona sen saman minkä hän saa siellä maatilalla nyt kuitenkin tässä vaikka tässä puhutaan yhdenvertaisuudesta täytyy muistaa se että me olemme tällä hetkellä erityisessä tilanteessa että maatilalla olevia viljelyksiä ei olla saamassa niin sanotusti edes sinne mullan alle saatikka että niitä päästäisiin keräämään sinne tarvitaan ammattitaitoista porukkaa ja sitä ammattitaitoista porukkaa ei saada kuitenkaan oikeasti ihan joka hommaan joka paikasta tämän yhdenvertaisuuden minä ymmärrän hyvin mistä siinä puhutaan mutta toivottavasti ei tällaisessa haasteellisessa tilanteessa mennä siihen vanhaan suomalaiseen perijuttuun että ollaan valmiita maksamaan satanen siitä että naapuri ei saa saa viittäkymppiä ei tässä kannata ruveta minun mielestäni laittamaan tätä porukkaa vastakkain varmasti hekin ketkä siellä maatiloilla ovat vuosikausia olleet töissä tajuavat sen tilanteen että he tarvitsevat sinne kollegoita mukaan että saadaan se homma hoidettua ja pystytään meidän huoltovarmuuskin varmistamaan kiitoksia
arvoisa puhemies minäkin haluaisin kiittää hallitusta ja myös valiokuntaa siitä että tällainen esitys on viety eteenpäin että palkatta työstä poissa olevalle maksetaan tukea koska heti silloin kun tämä epidemia lähti alullensa ja ja väkeä jäi kotiin hoitamaan lapsia syystä tai toisesta tällaiseen järjestelyyn oli päädytty tai jouduttu tuli näitä kyselyjä että kuinkas tämän toimeentulon kanssa ja mistä saadaan korvauksia ja millä tavalla on erittäin erittäin hieno asia että näinkin nopealla tahdilla sekä hallitus että sitten valiokunta saivat myös työstettyä esitystä eteenpäin tämä on todella tarpeen on ymmärrettävää että tässä kiireessä on sitten jäänyt näitä joitakin kohtia niin kuin tämä omaishoitajien asia ja toisaalta myös tämän tehostetun tuen piirissä olevien asia perussuomalaiset on tehnyt hyviä lausumaehdotuksia joiden kautta tätä esitystä voidaan täydentää ja ja lämpimästi kyllä itse kannatan tätä työstä maksamista sekä omaishoitajille heille jotka ovat joutuneet jäämään palkatta pois töistä jotta varmistavat omaishoidettavansa turvallisen hoidon hoidon ja samoin myös tehostetun tuen piirissä olevien lasten vanhemmille eli näiden oppivelvollisuusiän jo ylittäneiden toisella asteella opiskelevien tai sitten vamman tai sairauden takia erityistä

oikein hieno juttu että näitä lausumaehdotuksia on tehty ja näin voidaan täydentää hallituksen esitystä kannatan kyllä myös tätä vastalauseen kolme mukaista ehdotusta elikkä sitä että jos henkilö on epidemian vuoksi irtisanottu tai lomautettu niin hän voisi tämän huoltovarmuuden kannalta tärkeään kausityöhön osallistua ilman että se vaikuttaa siihen työttömyyskorvaukseen tänä vuonna aivan niin kuin tuossa edellinen puhuja nosti esiin niin kyse on nimenomaan siitä että että meillä on monia ammatteja monia työntekijöitä jotka voisivat kohtalaisen hyvällä työttömyyskorvauksella olla siellä kotosalla ja ja saada saada siitä riittävän toimeentulon mutta tämä nimenomaan kannustaa siihen että että he tarttuisivat siihen työhön johon työntekijöitä todella tarvitaan ja tällä tavalla saisivat ehkä lisäkannustinta tänä vuonna ehkä sitten ensi vuonna jo myös kotimaisia työntekijöitä löytyisi laajemmassa määrin myös myös maatiloille ja puutarhoille ja niin edelleen näihin kausiluontoisiin töihin niin että emme tässäkään suhteessa olisi niin riippuvaisia enää jatkossa ulkomaisesta sanoisinko työvoimasta ja muusta tuotannosta niin kuin tässä huoltovarmuusasioissa muutoinkin on tullut esiin viime viikkoina mutta tämä on oikein kannatettava hallituksen esitys ja myös nämä

herra puhemies pidän vielä toisen puheenvuoron tästä aiheesta kun ensimmäisessä puheenvuorossa pidin sen kolmen minuutin puheenvuoron ja ymmärsin että se on se aika minkä saa käyttää mutta ilmeisesti nyt on myös vähän pitempäänkin mahdollisuus puhua kiitän lämpimästi teitä kaikkia jotka olette antaneet kannatusta perussuomalaisten tekemille lausumille on hyvä asia että että lausumilla saamme tuotua esiin niiden ihmisten asioita jotka ovat tästä hallituksen esityksestä unohtuneet eli esimerkiksi omaishoitajien ja heidän lastensa tilanteen korona kuormittaa erityisesti vammaisten lasten perheitä ja omaishoitajat miettivät millä tavalla he voivat suojella on hän sitten alle kymmenen vuotias tai yli kymmenen vuotias tai kahdeksantoista vuotias tai yhdeksäntoista vuotias siltä että lapsi sairastuisi lapsi on aina lapsi vaikka hän olisi jo aikuisiässä olemme käyneet paljon keskustelua myös siitä kuuluvatko vammaiset ihmiset koronavirusepidemian riskiryhmään ja tästähän olemme saaneet muun muassa kuulla että eivät kuulu ehkä sitten joku perussairaus minkä takia he kuuluisivat mutta tämä on ollut suuri kysymysmerkki arvoisa puhemies me todellakin viemme kiireellä läpi täällä eduskunnassa nyt näitä esityksiä koska meillä on täällä hätätila mutta siitä huolimatta jos kiireellä tehty esitys ei ole ajatuksella tehty niin silloin siihen voi jäädä porsaanreikiä ja tämä omaishoitajien ja heidän lastensa tilanne on mielestämme ollut yksi mikä tulisi korjata viivytyksettä

valiokunta pitää välttämättömänä että palkatta hoitamaan jääneiden henkilöiden lisätuen tarve selvitetään pikaisesti elikkä täällä sanotaan että selvitetään pikaisesti mutta se ei kuitenkaan tarkoita että että tämä selvitys mihinkään johtaisi ja sen takia me perussuomalaiset haluamme korostaa että me toivomme että hallitus tuo pikaisesti lakiesityksen jossa tämä asia korjataan ja sitten myös omaishoitajat kuuluvat tämän lain piiriin kiitos siitä

sitten edustaja satoselle haluan kommentoida tästä meidän kolmannesta lausumastamme liittyen siihen että suomalainen henkilö menettämättä työttömyysturvaansa voisi työskennellä kausityössä haluan kiinnittää huomion siihen että mehän puhumme tässä lausumassa kausityöstä eli kysymys on todellakin kausityöstä ja jos sen aikana työttömäksi joutunut henkilö päättää ja haluaa ja tahtoo sitä pientä rahakukkaroaan entisestään kasvattaa yleensähän he ovat pienituloisia ihmisiä jotka hakevat lisätöitä itselleen se olisi mahdollista ilman että menettää sosiaalietuutta nyt kun minä katsoin mikä on kausityön määritelmä niin löysin tuossa äkkiä kun vilkaisin että esimerkiksi migrin sivuilla kerrotaan että kausityötä on kolme viiva ja kuusi viiva yhdeksän kuukautta eli se tarkoittaa eli me emme puhu kuitenkaan pitemmistä jatkuvista työsuhteista vaan kausityön ajasta ja kausityö on sitä mitä tehdään puutarhoilla maataloudessa mansikanpoiminnassa marjanpoiminnassa ja niin poispäin ja ja siihen haluaisimme antaa mahdollisuuden

juvonen reijonen ja laakso ovat pitäneet todella hyviä puheenvuoroja ja kiitos myös monille tuesta vaikka kaikkien kohdalla se ei ollut aukotonta esimerkiksi kokoomuksen osalta arvelen että edustaja satonen ei ollut sisäistänyt tätä ehdotusta koska kuten edustaja juvonen kertoi on kysymys nimenomaan kausityöstä ja täällä meidän vastalauseessakin mietinnössä puhutaan siitä että perussuomalaiset ovat esittäneet toimenpiteitä jotka edistäisivät kotimaisen työvoiman laajamittaista saatavuutta mahdollistamalla työskentelyn maatalouden kausitöissä yleensä ottaenhan laissa on pykälä ja sitten on perustelut niin että sieltä voi myös hakea tarkennusta oli ymmärretty väärin ja ehkä nyt voi olla mahdollista jopa että edustaja satonen sitten tukeekin tätä katsotaan katsotaan sitten tässä edustaja suomela kertoi siitä että täytyy ymmärtää että on on kiire ja ei voi hioa hioa näitä minun täytyy nyt kyllä lakivaliokunnan puheenjohtajana olla eri mieltä meille tuli konkurssilainsäädännön muutoksia ja ulosottolain muutoksia ja me todella huolellisesti tutkimme nämä sinne tuli voimaantulosäännöksiin muutoksia sinne tuli muutoksia vapaakuukausiin ne olivat jääneet kokonaan sääntelemättä tästä saimme myös palautetta lakivaliokuntana lakimiesliiton puheenjohtajalta prosessioikeuden professori tuula linnalta ja hän toteaakin että tämä käsittely meni erittäin hyvin etäkuulemiset ja koko tämä käsittely hän sanookin tunnelmaksi jäi ettei lakivaliokunta halua tinkiä piiruakaan lainsäädännön laadusta edes näin poikkeusaikoina mieluummin sitten venytään ja keksitään uusia toimintatapoja jotta kiireestä huolimatta lainsäädännön laatu pysyy hyvänä jos täältä on kerran löytynyt tämmöisiä selkeitä aukkoja jotka varmasti olisi pienelläkin lisäselvityksellä voinut lisätä tänne

valiokunnan mietinnön niin en kyllä löytänyt edes täältä valiokunnan varsinaisesta mietinnöstä mitään pontta siitä että valiokunta olisi lähettänyt hallitukselle terveisiä että tämä asia edes tutkittaisiin kuten perussuomalaiset esittävät tämähän on hyvin tyypillistä että valiokunta voi silti antaa ohjeistuksen sanoa että asia on nyt ollut esimerkiksi kiireellinen jos näin on ja tätä asiaa ei ole ehditty tutkia mutta edellyttää että hallitus pikaisesti tarkastaa asian ja tuo esityksen tästä elikkä kysymys kyllä näyttää olevan enemmän tahtotilan puutteesta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia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

arvoisa puhemies silloin kun ollaan niin sanotusti sisävuorossa näissä siirtymissä pitää näköjään pieni aikalisä yrittää ottaa todellakin arvoisa puhemies on äärimmäisen tärkeää että tällä hallituksen esityksellä pystytään nyt helpottamaan erilaisten yhdistysten ja myöskin yhtiöitten kevään vuosikokousten järjestämistä tässähän tehdään helpotuksia joko sen suhteen että näitä voidaan siirtää eteenpäin tai sitten sen että mahdollisuus etäkokoustamiseen on vaikka sitä ei olisi mainittu näitten kyseisten toimijoitten

on tietysti hyvin mahdollista että tämä poikkeuksellinen aika muuttaa pysyvästikin kenties yhdistysten toimintatapoja ja voi olla että tällainen etäkokoustaminen tulee yhä yleisemmäksi toki millään tavalla väheksymättä sitä että on on äärimmäisen tärkeää että esimerkiksi erilaisissa aatteellisissa yhteisöissä päästään keskusteluyhteyteen myös paikan päällä ja tapaamaan toisia ne ovat monta kertaa myöskin tämmöisiä sosiaalisen kontaktin ja sosiaalisen tapaamisen paikkoja

arvoisa puhemies tässä esityksessä tuodaan joustoja erilaisten kokousten muun muassa yhtiökokouksen osuuskunnan kokouksen ja yhdistyksen kokouksen järjestämiseen nyt koronaepidemian aikana ja muun muassa näitä etäosallistumismahdollisuuksia ja ennakkoäänestämismahdollisuuksia lisätään talousvaliokunta on täällä todennut että kokonaisuutena arvioiden nämä ehdotetut muutokset eivät merkittävällä tavalla tavalla rajoita vähemmistöosakkaidenkaan vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa nykytilaan verrattuna ajattelen että vaikka tämä koronaepidemia on monella tavoin hyvin hyvin ikävä ikävä vaihe historiassamme niin se tarjoaa kyllä toisaalta mahdollisuuden tietynlaiseen koeaikaan juuri näille erilaisille etäosallistumiskokeiluille ajattelen että tätäkin jaksoa voi pitää nyt jonkinlaisena kokeiluaikana josta sitten toivon mukaan tehdään johtopäätöksiä siitä olisiko mahdollisuus joitakin näistä joustoista säätää pysyvästi myös myös lainsäädäntöön ja kyllä ajattelen että esimerkiksi tämä etäosallistuminen

herra puhemies kuten tässä edelliset puhujat ovatkin jo tuoneet esille kysymys on siitä että elämän pitää kuitenkin kohtuullisesti jatkua ja sanoisinko näin että oikeudellisen elämän ja ja laillisen elämän pitää jatkua tässä covid yhdeksäntoista koronataudinkin aikana meillä on kevät perinteisesti yhtiökokousten aikaa yhdistysten vuosikokousten aikaa erilaisten yhteisöjen sääntömääräisten ja lakisääteisten kokousten aikaa ja varmasti jokainen meistä kahdestasadasta kansanedustajasta on saanut kymmeniä viestejä ja soittoja siitä miten me teemme meidän taloyhtiömme kokouksen kanssa miten järjestämme puolueemme paikallisyhdistyksen kokouksen ja miten sitten esimerkiksi jonkun

poikkeusajassa ja poikkeustilassa tämän koronan ajaksi helpotetaan erilaisten yhteisöjen kokousmenettelyjä ja otetaan näitä etämahdollisuuksia automaattisesti käyttöön haluan kiittää tässä töitä tehneitä eduskunnan valiokuntia tässä on huomioitu monia kentän palautteita itsekin olen tietoinen siitä että esimerkiksi puolueiden erityispiirteet on tässä huomioitu puolueethan ovat vähän omanlaisiaan yhdistyksiä monta kertaa puolueessa se että kokoonnutaan yhteen ja käydään keskustelua on tärkeämpää kuin se tilinpäätöksen hyväksyminen ja on sitten näitä poliittisia poliittisia intohimoja olen samaa mieltä puhemies kuin edustaja räsänen hän puhui erittäin hyvin siitä että tämä on tällainen tietynlainen koetusaika ja ja tällainen kokeiluvaihe nyt meillä

oppineet näihin skype kokouksiin ja teams kokouksiin kaikki ja toimimaan eri eri tavalla kuin normaalitilanteessa kun emme nyt voi kokoontua ja ja emme voi kohdata fyysisesti ja on jännä nähdä tuleeko joihinkin yhdistyksiin esimerkiksi ihan säännönmukaiseksi tämä etäyhteyksien käyttö se varmaan lisääntyy ja myös työelämässä ja liike elämässä ehkäpä matkustaminen vähenee ja otetaan käyttöön etäyhteyksiä kuitenkin puhemies on varmaan todettava että niin elinkeinoelämässä kuin sitten kansalaisyhteiskunnassakin tietyissä tilanteissa fyysinen kokoustaminen on on hyvin tärkeää on todella vaikea ajatella että jonkun aatteellisen yhdistyksen tai puolueen kokoukset olisivat pelkästään siellä virtuaaliyhteyksillä ja ison pörssiyhtiön yhtiökokouskin voi olla vähän haastava kyllä vielä etäyhteyksillä normaalioloissa jatkossa ylläpitää mutta tämä on erittäin hyvää arjen tukemista tämä on todellinen arjen esitys mitä me nyt

arvoisa puhemies tämä tilanne kyllä todellakin vaatii tämän esillä olevan esityksen hyväksymistä koska tilanne on se että se niin kuin aikaisemmatkin puheenvuorot ovat olleet salissa tarkoittaa sitä että monia kokouksia olisi haasteellista järjestää tilanne on vielä se että vaikka nyt on annettu vähän hyväksyntää sille että niitä siirrellään syksyyn niin just mediassakin on ollut että riskiryhmäläisille saattavat kuitenkin karanteenit vielä iskeä vähän pitempään ja aika usein monen yhdistyksen toiminnassa on mukana eläkeläisiä sen takia että heillä on aika usein aikaa paneutua näihin juttuihin aika aika monessakin monessakin yhdistyksessä jossain muodossa on on riskiryhmäläisiä varmasti mukana tässä jopa tavallansa vahingossa tehdään kyllä sitä että päästään opettelemaan tähän hommaan mikä tulee kuitenkin olemaan tulevaisuutta vaikka tässä puhutaan skypesta ja teamsistä ja näistä niin tilanne on se että kun ruvetaan miettimään oikeasti tätä juttua aika monta kokousta tulee varmasti olemaan viimeistään kymmenen vuoden päästä ja kahdenkymmenen vuoden päästä suurin osa niin että on kolmesataakuusikymmentä kameroita ja muutenkin virtuaalihommaa kun me saamme tavallansa luotua jopa sinne omaan omaan vessaan tai komeroon näyttää siltä että me seisomme täällä puhumattakaan siitä että varmasti kymmenen vuoden aikana tulee jo sitäkin teknologiaa että kun joku virtuaalisesti koskee toista niin se toinen tuntee sen ja tällaisia hommia tämä on jopa sattumaa että me varmaan saamme tästä semmoisen pikku loikan siihen että uskallamme lähteä kun etenkään aikaisemmin ei ole välttämättä uskallettu lähteä kokeilemaan niitä ja nytten sitten kun on pakko uskaltaa lähdetään ja huomataan että ei tämä olekaan niin vaarallista kuin miltä tämä ensin tuntuu elikkä kannatan tosiaankin tätä esitystä
arvoisa puhemies tässä yhteydessä kun meillä on tämä koronakriisi päällä ja meidän täytyy välttää näitä lähikontakteja on ihan paikallaan että etätoimintoihin luodaan tilaa ja myöskin yhdistyksien ja muiden

sääntömääräiset kokoukset voitaisiin juoksuttaa etäkokouksina sille on perusteensa niin kuin tässä että me toimimme etänä se on varmasti aivan tarkoituksenmukaista edustajat itse asiassa kaikissa näissä kolmessa edellisessä puheenvuorossa totesivat myöskin jatkoksi sen että tässähän on meillä myöskin mallia tulevaisuudelle tähänkin voin yhtyä että tämän koronaviruksen aikana tehdyissä uudistuksissa on varmasti paljon hyödyllisiä ideoita joille on käyttöä myöskin jatkossa yhtenä on juuri tämä etätoimintojenkin mahdollistaminen jotkut ovat käyttäneet näitä tukimuotojakin esimerkkinä siitä että vaikkapa perustuloa ikään kuin ollaan synnyttämässä täällä nyt näillä tietyntyyppisillä tuloratkaisuilla palaten tähän etäkeskusteluun haluaisin kuitenkin laittaa tähän varoittavan sanan varoittavan sanan minusta on riski siinä että me lähtisimme ikään kuin idealisoimaan sitä tilannetta että me edelleen yhä pidemmälle atomisoimme tämän yhteiskunnan niin että me hajaannumme kaikki toisistamme ei ole sosiaalista kontaktipintaa me emme kohtaa ihmisiä ihmisinä vaan virtuaalisissa muodoissa täällä viitattiin eläkeläisiin vanhuksiin ikäihmisiin jotka kokoustavat paljon ja useimmissa kokoustamistilanteissa tarkoituksena ei ole itse se asia minkä vuoksi ollaan tultu siihen kokoukseen tilinpäätöksen hyväksyminen tai joku muu formaliteetti vaan ennen kaikkea se että kohdataan ihminen kahvitellaan ollaan yhdessä voidaan jutella nähdään ihminen kun muutenkin yksinäisyys on iäkkäille ihmisille se varsinainen kansantauti eli voimakas varoituksen sana siitä että ei ruveta idealisoimaan näitä etätoimintoja niin pitkälle että näkisimme että tulevaisuus on pelkkiä virtuaalitoimintoja haluaisin arvoisa puhemies tähän sanoa vielä sen seikan että jos me menemme näihin etätoimintoihin se automaattisesti tarkoittaa sisällöllisesti myöskin vallan keskittymistä valta väkisin keskittyy näissä etätoiminnoissa valmistelijoille ja sen prosessin vetäjille tämä on aivan automaattinen seuraus siitä ja sen takia tämä perinteinen kokoustaminen yhdessäolo on huomattavasti luontevampi tapa ihmisten kommunikoida keskenään nähdä se elävä tilanne katseet ilmeet olemus kaikki se on ihan eri asia kuin se että viesti tulee voimakas varoituksen sana siihen ettei idealisoida tätä etätoimintaa

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä
arvoisa puhemies tässä esityksessä on kyse oikeastaan samojen asioitten tuomisesta lainsäädäntöön maatalouspuolella ja metsätalouspuolella siinä mielessä tämä on kannatettava esitys tässä myöskin otetaan huomioon se että erilaisten tukien vaatimiin hakemuksiin ja ja myöskin maksatuksiin olisi mahdollisuutta tuoda joustavuutta siltäkin osin on tärkeää että byrokratia ei kaada toimintaa eikä myöskään vaikeuta ja hankaloita tätä tilannetta entisestään esimerkiksi maatiloilla ja metsätiloilla arvoisa puhemies on erittäin hyvä että tässäkin valiokunta on pystynyt toimimaan nopeasti ja asia saada eteenpäin
arvoisa puhemies tässä esityksessä tuodaan maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalta erilaisia joustoja tämän covid yhdeksäntoista epidemian johdosta aiheutuneeseen tilanteeseen kiinnitän nyt tässäkin huomiota siihen että

tämä jälkimmäinen lakiehdotus sisältää nimenomaan tämän mahdollisuuden sallia kokousten järjestäminen sähköisesti niissäkin tilanteissa joissa esimerkiksi osakaskuntien ohjesäännöt tai tai vaikkapa paliskuntien säännöt eivät tätä mahdollista tässä edustaja kiljunen aiemman asiakohdan kohdalla antoi varoituksen sanan ettei idealisoitaisi näitä

ja etätoimintaa ei varmasti sitä ole syytä tehdä mutta kyllä näistä erilaisista etäkokouksista on tullut myös sitä myönteistä palautetta että se säästää esimerkiksi matkustamiselta jos halutaan kestävästi yhteiskuntaa kehittää niin kyllä mielestäni nyt tästä ajasta kannattaa sekä niitä kielteisiä että myönteisiä kokemuksia kerätä tämänkin nyt käsiteltävän lain osalta on määräaikaisista näiden etäkokousten osalta tämän vuoden loppuun asti voimassa olevista poikkeussäännöistä mutta kyllä itse toivon että tätäkin käytettäisiin myös jonkinlaisena kokeiluaikana sille olisiko tarvetta myöhemminkin mahdollistaa etäkokoukset tällä hallinnonalalla

herra puhemies kuten tässä aikaisemmat puhujat ovat tuoneet esille niin kysymys on samasta asiasta kuin tuossa päiväjärjestyksen edellisessä kohdassa mutta tällä kohtaa kysymys on erilaisista maa ja metsätalousministeriön alaan kuuluvista yhteisöistä kuten esimerkiksi yhteismetsien paliskuntien ja yhteisten alueiden hallinnosta tavoitteena on se että koronapandemian aikana voidaan myös näiden yhteisöjen hallintoa pyörittää kun emme voi kokoontua yli kymmenen hengen porukoissa ja siellä saattaa olla satoja osakkaita vaikkapa jossain yhteismetsässä niin on aivan perusteltua että yhteiskunta ei halvaannu yhteiskunnan pitää toimia talouselämän pitää toimia ja omaa elinkeinoa vaikkapa poroelinkeinoa pitää pystyä jatkossakin

on erittäin tärkeää että hallitus on tämmöisen esityksen tehnyt ja maa ja metsätalousvaliokunta on sen vauhdilla käsitellyt nämä joustot mahdollisuus pitää etäkokouksia ja muut joustot tämän tämän taudin koronataudin ajaksi tuodaan myös näille alkutuotannon yhteisöille tässä on ehkä puhemies vähän enemmän kuin edellisessä kohdassa kysymys myös voimakkaasti taloudellisesta toiminnasta on hyvä asia että voidaan voidaan tehdä siellä

tässä ajassa tarpeeton vaan kannattaa kannustaa kyllä kaikenlaisiin vaikkapa kiinteistökauppoihin ja muihin tänä aikana olen tässäkin kohdassa samaa mieltä kuin edustaja räsänen että tämä on mielenkiintoinen kokeilu jossa meidän yhteiskuntamme tällä hetkellä on on todella mielenkiintoista nähdä onko tämä vain sellainen virtuaalinen seikkailu jota me elämme tässä muutaman kuukauden onko tämä meille jotka emme tautiin sairastu

meidän arkeemme pysyvästi ehkä tämän esityksen osalta haluan erityisesti ottaa esille sen että meillähän on aika paljon nykyään esimerkiksi metsänomistus niin että se metsä on eri paikassa kuin missä omistaja asuu suuri osa metsänomistajista on kaupunkilaisia luulen luulen ja tiedänkin että näiden yhteismetsien ja yhteisten alueitten osakkaista osa asuu hyvin kaukana sieltä missä se varsinainen yhteismetsä on tai se alue johon johon se oikeus on tällä henkilöllä uskon että tämä esitys kyllä helpottaa arkista elämää ei tarvitse vaikka helsingistä lähteä jonnekin pohjois suomeen tai pohjanmaan rannikolle osakaskunnan kokoukseen
arvoisa puhemies kyllä edustajat räsänen ja kurvinen ovat oikeassa siinä että tämmöinen etätoiminta tarjoaa myöskin mahdollisuuksia ja meidän kannattaa niitä vaihtoehtoja tutkia ja nyt kun me puhumme maa ja metsätalousasioista ja puhumme alkutuotannosta kuin sanottiin puhumme haja haja asutusalueista suomessa jossa etäisyyksillä on todella suuri merkitys ja epäilemättä on totta että siellä voi olla metsänhoitoyhdistyksien metsästysseurojen ja muiden kokouksia jotka voidaan pitää etänä kun ihmiset tuntevat tuntevat toisensa eräs toinenkin ulottuvuus tässä on esimerkiksi näillä haja asutusalueilla näitä etäisyyksiä voitaisiin supistaa sillä tavalla että kokous on julkinen kokous jossa ollaan yhdessä mutta itse esitelmöitsijä voi tulla etäältä mukaan virtuaalisessa muodossa sen sijaan että hän rahtautuu sitten esimerkiksi pääkaupunkiseudulta näille haja asutusalueille kyllä ehdottomasti tässä on mahdollisuuksia haluaisin kuitenkin sen varoituksen sanan sanoa että tätä ei pidä viedä siihen että me ikään kuin kokisimme että nyt se oikea tapa millä kokoustetaan jatkossa on vain se että me elämme tuolla virtuaalimaailmassa